Erityisen suuria tunteita on herättänyt kohta EUn sisäisten veroparatiisien listaamisesta. Nyt saavutetusta ratkaisusta riippumatta on selvää, että ennemmin tai myöhemmin tähän ongelmaan täytyy puuttua. Tämä on vähänkin pidemmällä aikavälillä myös veroparatiisipalveluita tarjoavien valtioiden kansalaisten etu. Jos finanssi ja verosuunnittelusektori saavat liian suuren vallan, häviävät lopulta kaikki.

Nostan esiin vaatimukset kehittää veroparatiiseille yhteinen määritelmä, vapaatuotantoalueiden parempi sääntely, kolmansien valtioiden rahanpesukartoitusten kunnianhimon tason nostaminen, yritysten käytännesääntöryhmän vahvistaminen sekä veronkierron ja veron välttelyn välittäjiin puuttuminen.

Siksi PANA tutkintavaliokunnan tekemää hyvää työtä täytyy jatkaa entistäkin tarkemmin